Euroopan päästökauppajärjestelmässä on tällä hetkellä vakava epätasapaino.

Ymmärrän elinkeinoelämän näkemykset siitä, että teollisuuden investoinnit tarvitsevat pitkäjänteistä teollisuus sekä ilmasto ja energiapolitiikkaa.